Arvoisa puhemies, Egyptin tapahtumat ovat saaneet minut pohtimaan demokratian olemusta. Vierailin itse Kairossa marraskuussa ja sain todistaa Tahrir aukion mielenosoituksia sekä tavata lukuisia uudenlaista hallintoa maahansa kaipaavia egyptiläisiä.

Demokratia ei riitä, jos sen rakennusaineena ei ole yksilön loukkaamattomuutta ja vapautta kunnioittavat arvot. Ilman arvoja demokratia on pelkkää laskutoimitusta, jonka tulos voi aiheuttaa lisää kärsimystä vain suuremmalla muodollisella hyväksynnällä.

Askeleena kohti siviilihallintoa poikkeustilalaki tulisi kuitenkin kokonaan poistaa ja sanan ja uskonnonvapautta kunnioittaa täysimääräisesti. Me haluamme tällä päätöslauselmalla ilmaista solidaarisuutemme egyptiläisille sekä syvimmät osanottomme helmikuun alun jalkapallo ottelun yhteydessä menehtyneiden omaisille.